Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ovat voimassa sanavapauden osalta niin kaduilla kuin kahviloissa, niin turuilla kuin toreilla käydyissä keskusteluissa, ja ne koskevat myös internetin blogeja.

Internetin sosiaalinen media on autoritäärisissä valtioissa kansalaisille usein ainoa mielipiteen esittämisen muoto.